Kuitenkin heti tuomion antamisen jälkeen hävitetyt todisteet, täysin epäoikeudenmukainen oikeudenkäynti ja lukuisat muut seikat ovat hälyttävä merkki oikeusjärjestelmän vääristyneisyydestä.

Kuolemantuomion osalta on aika, että maa asettaa kansallisen lainsäädäntönsä samaan linjaan solmimiensa kansainvälisten sopimusten kanssa sekä takaa oikeudenmukaisen oikeusprosessin.